Arvoisa puhemies, Euroopan tulevaisuuden perusta lepää meidän lastemme ja nuortemme harteilla, ja voisi sanoa näin, että jopa Euroopan unionin yhteistyöhön kielteisesti suhtautuvat tahot ovat kuitenkin sitä mieltä, että eurooppalaisen menestyksen lippulaivoja ovat olleet koulutusohjelmat ja ennen muuta Erasmus ohjelma. Tällaisessa tilanteessa, missä me tällä hetkellä olemme Euroopan unionissa, tässä taantuman keskellä, me tarvitsemme nimenomaan satsausta koulutukseen ja liikkuvuuteen, me tiedämme kaikki tämän.

Laadukasta työvoimaa, ja me voimme taata vain laadukkaan työvoiman laadukkaan koulutuksen kautta, ja niin kuin todettu moneen otteeseen, Erasmus on ollut tässä menestystarina.

En usko, että Kyproskaan haluaa puheenjohtajamaana, että heidän puheenjohtajakautensa tullaan muistamaan, että heillä oli koulutuksesta vastaava komissaari ja silloin aloitettiin eurooppalaisten koulutusohjelmien alasajo.